Te käytätte tätä parlamenttia vain omana sisäpoliittisena puhujalavana. Kysyisin, ettekö todellakaan tunnista ja tunnusta niitä 60 rauhanvuoden ansioita, joita Euroopan unioni on aikaansaanut täällä Euroopassa. Siitähän tämä oli tunnustus, kyseessä ei ollut mikään Nobelin taloustieteen palkinto, vaan Nobelin rauhanpalkinto. Ettekö te näe tällä mitään arvoa todellakaan?